päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiassa

arvoisa herra puhemies itse ilmoituksiin ja niiden sisältöihin en ota minkäännäköistä kantaa vaan voin tyytyväisyydellä todeta että suomi avoimena demokratiana tuo asiat näin hyvin esille voimme kiittää itseämme ja lainsäädäntöä ja lainsäädäntöä että näin todellakin on tästä ovat ainakin iltapäivälehdet kovasti mielissään että saavat revitellä sitten ministereiden omaisuuksilla ja veloilla mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä menettely koska tämä lisää avoimuutta ja tuo tiedoksi sen että suomessa demokratia toimii ja avoimuus on aitoa